Arvoisa puhemies, työllisyys ja sosiaaliasioiden valiokunnassa halusimme tällä oma aloitemietinnöllä kiinnittää huomiota sosiaalisen asuntotuotannon tärkeyteen erityisesti näin kriisin oloissa. Esittelijä on tehnyt hyvää työtä, ehkä joissakin yksityiskohdissa meidän ryhmämme katsoi, että ehkä näin pitkälle menevään sääntelyyn ei välttämättä olisi ollut tarvetta, tai sen esittämiseen.

Mietintö kehottaa muun muassa komissiota muuttamaan vuonna 2011 yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevaa valtiontukipakettiin sisältyviä kriteerejä, joiden mukaan valtiontukea koskevat poikkeukset sosiaalisessa asuntotuotannossa sallitaan vain aivan kaikkein heikoimmassa asemassa oleville väestöryhmille. Samoin tässä mietinnössä ehdotetaan, että rakenne ja koheesiorahoista voitaisiin tehdä investointeja energiatehokkuuden parantamiseen. Ja sosiaalista asuntotuotantoa tulee juuri käyttää syrjäytyneiden väestöryhmien asuntotilanteen parantamiseen, muun muassa romanistrategioissa tähän tulisi kiinnittää jäsenvaltioissa huomiota.